Arvoisa puhemies, neuvoston vastuuvapaus hylättiin vuonna 2009 ja vuonna 2010 ja jälleen olemme samassa tilanteessa. Kiista on siitä, millä instituutiolla on tähän oikeus, mutta kun parlamentti on ainoa instituutio, joka on valittu yleisillä ja vapailla demokraattisilla vaaleilla, ei asiassa pitäisi olla kovin suurta epäselvyyttä. Tästä voidaan käydä juridista kinailua, mutta kun neuvosto ei ole vastannut kysymyksiimme, siis budjettitarkastusvaliokunnnan kysymyksiin sen enempää henkilöstömenoista kuin rakenteilla olevan kokouspalatsin kustannuksista, niin ainoa mahdollisuus tämän umpikujan ratkaisuun on mielestäni päivänselvä. Jos neuvosto haluaisi antaa nämä vastaukset, niin kansalaiset saisivat tietää, mitä nämä maksavat, ja silloin parlamentti ja budjettitarkastusvaliokunta voisi antaa neuvostolle vastuuvapauden.